lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

arvoisa puhemies kyseinen hallituksen esitys koskee siis kahta eri lakia ensinnäkin niin sanottua paras puitelain jatkoa ja toiseksi investointeja ja ulkoistuksia koskevaa niin sanottua rajoituslakia esitys liittyy tämän hallituksen hallitusohjelmassaan linjaamaan sote uudistukseen paras lain jatkon tarkoituksena on että kunta ja palvelurakenneuudistuksen aikana muodostettuja yhteistoiminta alueita ei purettaisi ennen hallitusohjelman mukaisen sote rakenteita koskevan uudistuksen

tarkoituksena on turvata se että uusilla maakunnilla olisi mahdollisuus päättää sote palveluista asukkaiden tarpeita vastaavasti ja yhdenvertaisesti koko alueella tarkoituksena on siis estää epätarkoituksenmukaiset rakenteiden uudelleenjärjestelyt sekä kuntakohtaiset osaoptimoinnit esityksessä ehdotetaan että molempien lakien voimassaoloa jatkettaisiin paras lain jatko olisi vuoden kaksikymmentäkolme loppuun ja rajoituslain vuoden kaksikymmentäviisi loppuun saakka lait on tarkoitus saada voimaan mahdollisimman pian
ministeri hetkinen käydään keskustelut käytävällä jotta kuullaan esittely
paras lain perusteella kunnat eivät voisi irtautua paras lain mukaisista yhteistoimintajärjestelyistä siten että ne eivät täyttäisi lain kriteereitä noin kahteenkymmeneentuhanteen asukkaan väestöpohjaa tästä siis pidetään jatkossakin kiinni ja valtioneuvostolla olisi mahdollisuus velvoittaa kunta pysymään yhteistoimintajärjestelyissä tätä toimivaltaa valtioneuvosto on valitettavasti joutunut jo käyttämään turvatakseen sote palvelut eri alueilla toimivallan jatkaminen näiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta keskeisten palveluiden varmistamiseksi on välttämätöntä rajoituslain voimassaolon jatkaminen tiukentaisi kuntien ja kuntayhtymien ulkoistamissopimuksia koskevia vaatimuksia kunnan ja kuntayhtymän tulisi sisällyttää lain voimaantulon jälkeen tehtäviin

ja kaksikymmentäviisi ja se olisi mahdollista tehdä korvauksetta ulkoistamissopimuksen tiukentamista on arvosteltu erityisesti yksityisten sote tuottajien toimesta kritiikissä on väitetty että hallitus estää ulkoistamiset tai että kysymys olisi takautuvasta lainsäädännöstä

pikemminkin vielä aika lievä puuttuminen kunnan päätösvaltaan tätä irtisanomisehdon vahventamista vaatiessamme ehdotus ei myöskään mahdollista puuttumista takautuvasti jo olemassa oleviin sopimuksiin rajoituslain voimassaolon jatkaminen jatkaisi myös lain mukaista investointirajoittamista ja sitä koskevaa lupamenettelyä tältä osin on esitetty että rajoituslaki estäisi kaiken rakentamisen näinhän ei ole koska koko ajan rakennetaan myös sote alalla säännös on jo nyt voimassa eikä se siis ole estänyt vieläkään välttämättömiä perusteltuja korjauksia jatketunkin lain mukaan ministeriö voi myöntää luvan yli viiden miljoonan euron investointeihin jos palveluiden saatavuuden turvaamiseksi välttämättömiä ja kiireellisiä arvoisa puhemies tulevien maakuntien edunvalvontaa ja puhevaltaa ei tällä hetkellä käytä kukaan hallituksen tehtävänä on varmistaa tulevien maakuntien mahdollisuudet turvata sote palvelut koko maassa yhdenvertaisesti ja tällä esityksellä nimenomaan hillitään nykyisten toimijoiden pyrkimyksiä luoda väliaikaisia rakenteita ja betonisoida omia palveluita rakenteiden sijasta sote palveluissa tulee nyt ensi sijassa keskittyä sisällön kehittämiseen ja sitä tämä hallitus tulee jatkossa myös tukemaan tänään on tultu ulos isolla tulevaisuuden kehittämisohjelmalla jonka tarkoituksena on varmistaa että kaikki suomalaiset pääsisivät uudella kiristyvällä hoitotakuulla hoitoon mahdollisimman nopeasti ja sen sisältöhanke on tänään julkisesti startattu koko suomessa pelkät rakenteet eivät siis tule turvaamaan tulevaisuuden sote palveluita vaan me tarvitsemme ennen kaikkea sisällöllistä toimintojen uudistamista ja tähän liittyy myös tänään lanseerattu tulevaisuuden sote keskus ohjelma

satsaaminen investointiin vaan tosiasiassa siihen että perustason palvelut ovat saatavilla ja ne toimivat niin että ihmiset pääsevät hoitoon nyt on aika investoida ennen kaikkea sisältöihin

arvoisa puhemies

mutta tiukennukset eivät ole ongelmattomia lähivuosien kannalta lähden liikkeelle ensin tästä lainvalmistelun laadusta kannan huolta siitä että tässä lainvalmistelun yhteydessä olisi tullut laajemmin arvioida lain seurauksia ja vaikutuksia käsitykseni on että tässä ei ole varsinaista lausuntopyyntöä laitettu kunnille kunnilla on ollut mahdollisuus lausua mutta lausuntoa ei ole laajemmin haettu erityisesti olisin kaivannut syvempää arviointia siitä tulevatko rajoitukset tarpeettomasti nostamaan kuntien ja kuntayhtymien kustannuksia tässä tilanteessa kun tiedämme että tilanne on historiallisen haastava hidastavatko ne palvelutuotannon tarpeellista kehittymistä se on toinen iso kysymys on huomattava että mikäli tämä esitys hyväksytään väliaikaiseksi tarkoitetut rajoitteet tulevat olleeksi voimassa lähes kymmenen vuotta mikä on erittäin pitkä aika kun otetaan lisäksi huomioon se että soten tulevaisuus on vielä hämärän peitossa monelta osin ja siihen liittyy edelleen epävarmuuksia niin perusteltua rajoittaa kuntien toimivaltaa kaikelta varalta näin pitkäksi aikaa vuoteen kaksituhattakaksikymmentäviisi asti ilman kunnon arviointia seurauksista käytännössä tämä rajoite on tarkoittanut sitä että kaikki yli viiden miljoonan euron tilainvestoinnit alistetaan stmn lupakäsittelyyn mikä hidastaa käynnistyksiä ja tuo epävarmuutta toteutukseen käytännössä investointien rajoittamislaki on pysäyttänyt palvelutilaverkon kehittämisen monessa kaupungissa ja ja kunnassa lähes kokonaan mikä näkyy siinä että palvelutilojen kunto heikkenee ellei korjausinvestointeja tehdä ajoissa mikä voi edelleen vaikuttaa toiminnan kehittämiseen ja työhyvinvointiin lisääntyvinä sisäilmaongelmina ja epätarkoituksenmukaisina tiloina pystyisikö rajoituksissa ottamaan huomioon entistä paremmin nykyistä enemmän esimerkiksi kuntien kokoa ja kantokykyä esimerkiksi viiden miljoonan investointi on suurelle kasvavalle kaupungille tai isolle kuntayhtymälle ja sen palvelutuotannolle aivan eri luokan kysymys kuin pienelle on hyvä hahmottaa että investoinnit ovat vaihdelleet sairaanhoitopiirien satojen miljoonien investointien hankkeista kaupunkien kymmenien miljoonien hankkeisiin ja toisaalta edelleen sitten pienten kuntien muutaman miljoonan palvelukeskusinvestointeihin voisiko tämä raja ottaa palvelutuotannon laajuuden nykyistä paremmin huomioon ja olla suuremmille kaupungeille ja kuntayhtymille korkeampi se on investoinneissa huolettaa myöskin näiden kriteerien tiukennus aiemmin välttämättömien ja kiireellisten ohella on voitu huomioida myöskin palvelutarpeen kannalta tarpeelliset hankkeet silti kaikki nämä tarpeellisetkaan hankkeet eivät ole päässeet etenemään otan omasta kotikaupungistani tampereelta esille tällaisen kehityshyvinvointikeskushankkeen jolle on haettu lupaa pariinkin otteeseen se on hanke jossa oli tarkoitus tuoda hyvinvointikeskus eli tällainen sote keskus yliopistollisen sairaalan yhteyteen ja ihan niin kuin yliopistollisessa sairaalassa on avattu tutkimukselle ja koulutukselle kehitykselle ovet niin oli tarkoitus tuoda myöskin peruspalveluihin samantyyppinen konsepti ja kehittää uudenlaista palvelua tarkoitus oli myöskin tampereen uuden yliopiston yksi kärkihanke kytkeä tähän ja siitä huolimatta kahteen kertaan tälle annettiin hylsy tällainen innovatiivinen palveluita kehittävä avaus ei ole tähänkään asti mahtunut näihin kriteereihin ja jos nyt tiputetaan pois myöskin tämä tarpeellisuusluokka ja kriteereinä ovat jatkossa vain välttämättömät ja kiireelliset investoinnit niin on pakko kysyä rajoitetaanko väärällä tavalla palveluitten kehittymistä tukevia investointeja tämä ainakin itseäni huolettaa tässä tämän kokemuksen valossa toivonkin että nyt kun hallitus on tänään julkistanut tämän tulevaisuuden sote keskus mallin niin niin tällaiset hankkeet kyettäisiin tunnistamaan ja ja tällaisillekin investoinneille löytyisi sitä ymmärrystä että ne eivät ole pelkästään tällaisen välttämättömyyden kautta katsottuna vaan vaan myöskin kehittymisen kautta ymmärrettynä ehdotankin tässä hengessä harkittavaksi sitä että mukaan otettaisiin myöskin luokka perustellut investoinnit jotta tällainen tarkoituksenmukaisuusharkinta olisi mahdollista tämä toinen ulottuvuus tässä laissa on prosenttiosuuden alentaminen kolmestakymmenestä viiteentoista prosenttiin näen sen siinä mielessä ongelmallisena että kuntien tulee pystyä hankkimaan tarkoituksenmukaisia palvelukokonaisuuksia ja näen että tässä voi olla uhka joissain tapauksissa myöskin tälle riski on myöskin siinä että palveluitten hankinnassa tämä rajoite saattaa siirtyä palvelutuottajien hintoihin mikä ei ole toivottava kehitys nyt kun näemme tämän kuntatalouden tämänhetkisen tilanteen

vielä tulisi arvioida sitä johtavatko nämä lakimuutokset yhdessä kun näitä katsotaan kokonaisuutena lähes mahdottomaan yhtälöön kuntien kannalta siinä että että kunnat eivät investoi ja toisaalta palvelutuottajatkin alkavat miettiä investointejaan entistä tarkemmin mikä voi erityisesti kasvavien tarpeitten alueilla vaikuttaa siihen että että se kapeuttaa laajeneviin palvelutarpeisiin vastaavan tarjonnan syntymistä tämä on huoli jota jota toivon arvioitavan esitettyihin muutoksiin liittyy siis useita huolia liittyen siihen mitä tiukennuksista seuraa on toki perusteltua koordinoida kuntien investointeja ja hallittua ulkoistamista tätä periaatetta vastaan en tällä puheenvuorolla halua asettua mutta varoisin kiristämästä tätä lenkkiä liikaa ja ja luottaisin kuntiin enemmän lisäksi kytkisin tähän lakiin sen vaikutusten tarkemman seurannan nyt kun sitä arviointia ei niin tarkalla kädellä ole tässä kohtaa tehty

aiheesta käydä debatti ilmiselvästi pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää puheenvuoron nousemaan seisomaan ja painamaan viides painiketta

edustaja ikosen ajatuksen siitä ettei välttämättä ole hyvä että jatkuvasti joudutaan antamaan jatkoaikoja näille rajoituslaille ja myös paras laille mutta se johtuu kyllä siitä että emme ole saaneet sote uudistusta tehtyä ja siinä olemme vähän koko salinakin vastuullisia että näin joudutaan nyt tässä tekemään ja tietysti aivan oikein ovat tässä nämä tavoitteet tämä sisältää erittäin vähän elementtejä jotka ovat muutosta sen haluan tässä selkeästi todeta että meille on annettu kaiken kaikkiaan voimassa olevia lupia näihin investointeihin seitsemänkymmentäkahdeksan kappaletta ja vain viisi kappaletta niistä on kaiken kaikkiaan hylätty eli tämä kertoo kertoo siitä että tämä rajoituslaki on toiminut erittäin hyvin myös käsittelyajat ovat lyhyitä eli neljässä kuukaudessa on pystytty käsittelemään nämä sen haluan vielä lopuksi todeta että tämähän ei estä uusia sopimuksia kysymys on vain siitä että nyt näihin sopimuksiin pitää tulla irtisanomisehto eli tuleva maakunta voi sitten aikanaan irtisanoa sopimuksen jos sopimus ei ole järjestäjän kannalta oikea
arvoisa

rouva puhemies tämä hallituksen esitys on jo meillä tuolla sosiaali ja terveysvaliokunnassa ollut pöydällä ja on sillä tavalla helppo helppo olla tässä mukana kysyisin teiltä hyvä ministeri kun täällä on noussut jo salissakin esiin tämä viiden miljoonan investointirajoitus ja se on myös asian valmistelussa ollut huolena ja se on myös täällä hallituksen esitykseen kirjattu onko todellista uhkaa että tämä viiden miljoonan investointirajoitus estäisi suurien kaupunkien investointeja ja nyt nostan erityisesti esille muun muassa pääkaupunkiseudun husin tilanteen

siinä todellinen huoli kyllä minä jaan sen huolen mikä sairaanhoitopiireistä kunnista ja kaupungeista on tullut tiedä nyt sitten ketkä ovat vastuussa tästä sote uudistuksen kaatumisesta niin kauan kuin meillä on ollut vahvat kriteerit sellaista sotea mitä oltiin tuomassa ei voitu viedä läpi siellä oli muun muassa riittämätön rahoituspohja se ei välttämättä kuulu tähän asiaan mutta mikä tämä tilanne on ja

joka tuli jo viime hallituksen aikana mutta niin kuin on käynyt ilmi hyvin vähän niitä hylkypäätöksiä on tehty viisi tietääkseni yhteensä seitsemästäkymmenestäkahdeksasta hankkeesta joiden yhteismäärä on käytännössä kaksi miljardia euroa joten en näe sitä tässä itse asiassa kovin suurena ongelmana tärkeintä on tässä se että tätä rajoituslakia jatketaan julkisessa keskustelussahan jossain määrin on ollut väärinymmärrystä kun on puhuttu siitä että tämän maan ulkoistukset kieltävä laki mutta arvoisa ministeri selvitti tätä asiaa erittäin hyvin kysymyshän on siitä että turvataan sinne se irtisanomislauseke kun tapahtuu jonain päivänä se merkittävä transaktio että yli kuntatason toimijaa luovuttaa sosiaali ja terveyspalvelut sote alueille joka rajapinta on mahdollistanut ihan

arvoisa puhemies kun sosiaali ja terveydenhuollossa pitäisi tehdä rakenteellisia uudistuksia jotta kunnat selviävät niistä velvoitteistaan tälläkin hetkellä moni kunta on ahdingossa niin emmehän me voi sitoa kuntien käsiä tekemästä järkeviä päätöksiä silloin kun on niiden

tämä välttämättömyys ja kiireellisyys kohta tässä on kyllä erittäin kyseenalainen koska koska tässä menee kuitenkin useampi vuosi ennen kuin sote uudistusta saadaan aikaan ja kyllähän tämä viiden miljoonan sääntö joka koskee kaikkia alueita on erityisesti isoja kaupunkeja ja pääkaupunkiseutua diskriminoiva kyllä tässä pitäisi huomioida se asukasmäärä tai tai joku muu kriteeri etteivät kaikki ole samalla viivalla

sote uudistusta on yritetty tehdä jo pitkään ja se pitää vihdoin saada tehtyä ja tästä salista pitää myös mennä kuntakentälle se viesti että sote uudistus on tekeillä ja se saadaan tällä kaudella maaliin

kielletä vaan näihin sopimuksiin täytyy sisällyttää tämä irtisanomisehto eli erittäin tervetullut ja tarpeellinen lakiesitys

puhemies kuntien talouspaineet ovat täällä salissa kaikkien tiedossa ja osittain siitä on johtunut että tälle vuodelle varmastikin sote puolella monessa kunnassa tehtiin alibudjetointia kuviteltiin että tässä ollaan siirtymässä nyt sitten maakuntien harteille nyt sitten tässä vaiheessa vuotta totuus alkaa paljastua ja sitten on tietysti vimmatusti myyty osassa on ulkoistettu ja on pyritty jossain investoimaan siinä pelossa kun on mietitty että kohta nämä lähipalvelut saattavat täältä kenties maakuntauudistuksen myötä sitten kokonaan hävitä eli tämä kuntakenttä on varsin sekaisin tällä hetkellä näitten sote asioitten kanssa ja siinä mielessä hallitukselta nyt kaivataan kyllä tätä selkeää viestiä ja aikataulutusta että saataisiin sinne kuntakentälle rauha mutta erityisesti tässä nostan esille sen huolen että kun vanhustenhuollossa tällä hetkellä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitän ministeriä tästä esityksestä ja totean että se on äärettömän tärkeä esitys siihen asti kun tämä sote uudistus on saatu maaliin muistan kuinka viime kaudella kun kokoomus ajoi tätä markkinamallista sotea meillä pirkanmaallakin sote jättien kaupparatsut kiersivät ympäri maakuntaa ja antoivat tämmöisen nivaskan sopimuspapereita ja kertoivat että ulkoistakaa kymmeneksi vuodeksi näillä ja näillä ehdoilla ja todellakin monet

mutta nyt kuitenkin nähdään että ei pidä antaa näille sote jäteille valtaa vaan nimenomaan rakennetaan sitä perusterveydenhuoltoa julkisesti ja sisällytetään tämä irtisanomislauseke näihin että me voimme sitten rakentaa sen uudistuksen oikein ja varmistaa että integraatio toimii kiitän ja kysynkin ministereiltä nyt kun olette tänään antaneet esityksen tästä hoitotakuusta tämähän on nimenomaan perusterveydenhuollon kehittämiseen tarkoitettua miten kommentoitte tätä ja miten se edistää näitä tavoitteita

arvoisa puhemies minäkin muistan kun viime kaudella yhdessä oppositiossa sdpn kanssa vaadimme että tämä tulisi palauttaa yhteiseen parlamentaariseen valmisteluun jotta näin merkittävä uudistus saataisiin yhdessä tehtyä mutta näin ei tule tapahtumaan olisin kysynyt ministeriltä kahta asiaa yksi koskee sitä kun perustuslakivaliokunta on todennut että rajoituslaki on aikanaan voitu tehdä mutta korostanut sitä että näitä vaikutuksia seurataan tarkoin ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan en ainakaan nyt löydä täältä vaikutusarvioinnista että tällaista olisi tehty tämä on kuitenkin aika merkittävää kun jatkuvasti tätä vain pidennetään toinen asia on se itsekin olin eilen hyvinkään talouden kehittämisen ryhmässä jossa meillä on vaikeuksia talouden kanssa miten tämä asia etenee tässä uudenmaan erillisratkaisussa koska meillä on keski uudellamaalla kuntayhtymä jonka jatkoa me tietysti toivoisimme mutta kysyn ministeriltä miten uudenmaan erillisratkaisu etenee

puhemies arvoisa ministeri aika jotka tämä hallitus on antanut ovat saaneet sen arvion että vaikutusarviot ovat olleet puutteellisia hyvin hyvin vähäisiä ja erityisesti tämän esityksen osalta täällä on on noussut huoli siitä että kunnat eivät ole päässeet kunnolla mukaan ollaan oltu huolissaan siitä että kun kuntatalous on jo nyt kuralla tuleeko tästä rajoituslaista lisää kustannuksia kunnille

toivoisin että ministeri nyt vastaisi tähän ja ehkä myös siihen onko tämä se käytäntö joka otetaan eli me odotamme sitä hoitotakuulakia sitä ei vielä ole tullut se on lämpimästi tervetullut toivon että ministeri vastaisi että pääsevätköhän kunnat sitten jatkossa näitä lakiesityksiä arvioimaan ja erityisesti toivoisin vastausta siihen milloin

kysyisin miten uusimaa ja helsinki pääsevät mukaan kun siinä asetuksessa mainitaan kahdeksantoista maakuntaa eihän niitä vielä ole

puhemies tässä edustaja sarkomaa kysyi miksi kaikki sosiaali ja terveysministeriön valmistelemat lakiesitykset jotka eduskuntaan ovat tulleet ovat jo torsoja valmiiksi jos tässä nyt mukailen teitä voi olla että itse muotoilin sen tiukemmin kuin te mutta totean nyt kuitenkin reiluuden nimissä että ensimmäistä kertaa pääsen esittelemään täällä eduskunnan edessä lakiesitystä joka tänään nyt tänne saapuu tältä osin tähän rajoituslakiin

nyt malttia koko väelle sanon sen nyt rehellisesti tässä esityksessä jota me käsittelemme eduskunnassa hallituksen esityksenä muuttuu ainoastaan yksi kohta irtisanomisehto tiukkenee aikaisemmalla hallituskaudella on jouduttu kiristämään irtisanomisehtoa jo aikaisemmin ja perustuslakivaliokunnassa tämä linja on hyväksytty suhteessa suhteessa toimintaympäristön muutokseen

niin kuin tässä kävi hyvin esiin kuten esimerkiksi edustaja ikonen tätä tilannetta arvioi ja valiokunnan puheenjohtaja myöskin kommentoi itsehallinto tässä viime kädessä kärsii mutta se kokonaishyöty jota on tavoiteltu sekä viime että tällä hallituskaudella lähtee siitä että sote rakenteessa tapahtuu iso muutos kun mantereella sijaitsevaa järjestäjää luovuttaa järjestämistehtävänsä tuleville itsehallinnollisille alueille nykyään meillä on voimassa maakunnat joihin me vetoamme hallinnollisina maakuntina eli kyllä nämä rajat tiedetään mutta siitä huolimatta tänään tehtyyn sisältöuudistuksen kriteeristöön on sisällytetty mahdollisuus myös poiketa tuosta

asian läpi ja siellä tyydyttyneesti otetaan mielellään nämä kaksinumeroiset miljoonat vastaan jotta myös uudellamaalla päästäisiin hoitoon ei tehdä täällä asioista ongelmia jotka eivät sitä ole täällä käytiin myöskin asiantunteva keskustelu siitä onko tässä tilanteessa syytä kiristää irtisanomisehtoa vai ei oma arviointini oli kesäkuussa se niin kuin hallitusohjelmaneuvotteluidenkin aikaan että täällä oli tällaista aika isoa ulkoistamisaaltoa liikkeellä ja sekin on eduskunnassa myönnettävä että me pystymme seuraamaan aikaa tämä on tehty nimenomaan myöskin vastataksemme toimintaympäristön muutokseen mitä tulee tähän keskusteluun siitä pidetäänkö viiden miljoonan investointirajasta joka vielä läpivalaistaan valtakunnallisesti tarpeen mukaan olen pitänyt sitä hyvänä menettelynä siksi että myöskin alueilla joudutaan sparraamaan sitä mitkä hankkeet ovat nyt niitä joihin nämä vähäiset rahat josta tässä kuntatalouden ahdinkona monet puhuivat käytetään ja kyllä läpivalaisu on hyvä

rouva puhemies kun tämä nyt liittyy soteen niin haluan käyttää tilaisuutta hyväkseni vedotakseni vielä kerran ministeri kiuruun ja koko hallitukseen että sitäkö tämä maa todellakin tarvitsee uutta hallintoa sitähän te sote uudistuksessa olette esittämässä maakuntatasoa kuntien ja valtion väliin uusia poliitikkotoimielimiä uusia virkoja virkoja uusia vaaleja tähän asti on sanottu että juu juu mutta samalla lakkautetaan sitten elyt ja avit ja maakuntien liitot ja muut ei lakkauteta tässä teidän esityksessänne ei lakkauteta tuodaan vaan uutta hallintoa ja kyllä ihmettelen kun demareille nämä eksotet ja muut kuntayhtymät jotka on maakunnallisesti jo vapaaehtoisesti perustettu ovat aikaisemmin olleet hyviä järjestämään ja tarvittaessa tuottamaan sote palveluja ja nyt sitten nämä maakunnat nämä alueet eivät saakaan enää kuntayhtyminä tehdä näitä eksoteita jatkossa mihin se perustuu

rinteen hallitus ajaa nyt koko kansan sotea joka nojaa julkiseen palvelutuotantoon tämä on todella tärkeä muutos tässä soten valmistelussa ja tämä esitys nyt tämä yksittäinen esitys on todella tärkeä näiden sote uudistuksen tavoitteiden saavuttamiseksi täällä on kritiikkinä esitetty että rajoituslaki estäisi kaiken rakentamisen

puhemies haluan todeta tähän edustaja zyskowiczin puheenvuoroon että että kukaan ei rakasta hallintoa jos sellaista joku väittää täällä niin se on aivan pötypuhetta mutta sitten haluan sen todeta että erityisesti edustaja zyskowicz muistaa perustuslakivaliokunnan lukuisat lausunnot tähän tematiikkaan liittyen myös jo vuoden kaksituhattaviisitoista alusta kun hyvin selvästi sanottiin että pitää järjestää sote yhtä kuntaa suuremmalla alueella ja kansanvaltaisuuden toteutua toteutua ynnä muuta ja nyt tässä tätä niin kuin tehdään sen haluan vielä todeta että nämä mistä nyt keskustellaan ovat tämän paras lain jatko ja sitten rajoittamislain jatko ja hyvät sellaiset mutta sitten meillä on vielä tulossa se itse sote ja minä itse ainakin ajattelen niin että pitää ottaa viime kaudesta oppia sillä tavalla että tehdään mahdollisimman yksinkertaista ja kaunista ja ensin tehdään sote ja se tehdään perustuslain edellytysten pohjaisesti eikä uusia elementtejä vaan sellainen sote rakenne jossa pystytään tekemään se ja ne ovat ne suuremmat alueet ja maakunnat ja tämä on nyt se lähtökohta joka hallitusohjelmaan kirjoitettiin

puhemies tässä nyt tulee hyvin pitkä jakso tätä niin sanottua kieltolakia joka ihan kieltolaki ole ja tämä on tietysti ongelmallista kuntien itsehallinnon kannalta mutta siitä huolimatta näen että kyllä tälle tälle jatkolle on tarve tällainen kilpavarustelun vaara tuolla maakunnissa on olemassa joku kunta haluaa varmistaa palvelujensa olevan korkeammalla kuin naapureilla ja sitten jos ja kun sote toivon mukaan tulee jossakin muodossa niin silloin esimerkiksi tämä yksityistetty taikka ulkoistettu malli haittaa koko hommaa ja aiheuttaa turhia kustannuksia tämä on tämän idea idea että rajoitetaan mutta tärkeää on se että poikkeuslupia myönnetään ja sitten toisaalta että käydään tarkkaan läpi ovatko kohdallaan nämä yksityiskohdat esimerkiksi tämä viisitoista prosenttia ja viisi miljoonaa

arvoisa rouva puhemies käytiin tosiaan sosiaali ja terveysvaliokunnassa pitkä keskustelu tästä ja tavallaan ymmärrän sen kuntien ja sairaanhoitopiirien huolen mutta lukee tätä esitystä niin näkisin että sen jälkeen kunnilla ja sairaanhoitopiireilläkin se huoli vähenee elikkä kuten tässä salissa tuli jo esille niin tällä hetkelläkin poikkeuslupia on myönnetty ja vain noin kuusi prosenttia poikkeusluvista on hylätty käytiin myös pitkä keskustelu liittyen siihen tuleeko tästä nyt huomattavasti vaikeampaa kun jatkossa näiden on oltava välttämättömiä ja kiireellisiä tästä nostin myös valiokunnassa esille että kannattaa käydä lukemassa hankkeen arvioinnin arviointikriteerit elikkä kun lukee otsikon alla olevat arviointikriteerit niin itse näen että näiden arviointikriteerien perusteella edelleenkin on todella hyvä mahdollisuus saada poikkeuslupa näille investointihankkeille

puhemies kyllä tämä huoli on ihan todellinen mitä tulee investointien toteuttamiseen mitä pidempään tämä epävarmuus jatkuu sitä varovaisemmin tietenkin kunnissa suhtaudutaan siihen miten kuntien omana toimintana tuotettavaa ja järjestettävää sosiaali ja terveydenhuoltoa kehitetään sen vuoksi kun tässä nyt pidennetään merkittävällä tavalla tätä määräaikaa ja samanaikaisesti erittäin kiireellisellä aikataululla tämä tuotiin eduskuntaan vain kahden viikon lausuntoajalla muun muassa oma kotikaupunkini vantaa aika tiukkasanaisesti kritisoi tätä omassa lausunnossaan jossa

luottamushenkilötoimielimissä pystytty käsittelemään lainkaan vaan tämä menee ikään kuin viranhaltijatyönä ihmettelen sitä minkä vuoksi tässä ei voisi olla tällaista joustonvaraa kuntien kokoon suhteutettuna sillä viiden miljoonan raja käytännössä isommissa kunnissa

parantavista investoinneista

arvoisa rouva puhemies politiikka on mielenkiintoinen laji kun kokoomus nyt sitten lyttää maakuntamallia jota se muutaman vuoden kuitenkin ajoi aika vahvasti edellisissä hallituksissa varmasti niin kuin edustaja sarkkinen sanoi jokainen meistä haluaa tämän sote uudistuksen ja tässä ovat kuitenkin nämä askelmerkit paljon terveemmällä pohjalla kuin aikaisemmassa yrityksessä se mistä olen huolissani ja myöskin kuntapäättäjänä ja ja maakunnasta tuon viestiä esimerkiksi äänekoskella on meillä vetämässä ministeriössä lupa uudelle kuusikymmentä paikkaiselle hyvinvointikeskukselle ja ainakin toivon että näihin suhtaudutaan sitten myönteisesti tällaisia investointeja ei tuskin kukaan kuntapäättäjä taikka mikään kunta kovin heppoisin perustein lähde tekemään maakunnassa kuitenkin väki vanhenee ja syntyvyys on pientä ja siellä on todellinen hätä nyt saada tämä vanhustenhoito kuntoon ja toivon että tähän löytyy sitten myös ymmärrystä investointirajoitteista huolimatta

puhemies kaikki tässä salissa ovat sitä mieltä että sote tarvitaan ja kuntatalous on paljolti myös ahdingossa sen takia että palvelutarve kasvaa ja se näkyy myöskin siellä kuntataloudessa

tällainen lakihan jossa rajoitetaan investointeja ei ole asiana uusi niin kuin se on tullut esille mutta kaksi asiaa minkä takia kunnille ei voitu laittaa tätä lausuntokierrosta kun edellinen laki on voimassa vuoteen kaksikymmentäkaksi niin voisi ajatella että tässä ei ole ollut kovin suuri kiire tehdä tätä kolmen vuoden siirtymäaikaa mikä tässä laissa kuitenkin on iso asia eli minkä takia kunnille ei laitettu tätä lausuntokierrosta ja tässä väistämättä herää kysymys siitä eivätkö ministeri ja hallitus usko siihen että vuoteen kahdessakymmenessäkahdessa mennessä saadaan se sote aikaan koska tässä nyt halutaan rajoittaa vielä sinne vuoteen kaksikymmentäviisi asti kolmen viiva neljän kuukauttahan ei ole pitkä aika mutta rakennusinvestoinneissa ennakointi on todella tärkeää ja se voi pahimmassa tapauksessa viivästyttää jopa yksi pilkku viisi vuotta sitä rakentamista toivoisin näihin vastauksia

arvoisa rouva puhemies todellakin tämä liittyy vahvasti soteen ja meidän kaikkien yhteinen tahtotila on se että että sote saadaan ensimmäisessä omassa kysyin lähinnä sitä onko tämä viiden miljoonan investointirajoitus estänyt suurien kaupunkien investointeja ja onko tullut ministeriöön tietoa jos mahdollisesti joku investointi on sellainen mihinkä ei löydy perusteluja tehtäväksi ja millainen se voisi mahdollisesti olla mielestäni on epävarmaa se millä tavalla sotea tullaan viemään eteenpäin tänään todellakin ministeri annoitte tiedotteen että seitsemänkymmentä miljoonaa on sinne lääkäreiden saamiseen investoitu kysyisinkin teiltä millä tavalla ne lääkärit nyt saadaan tähän julkisen sektorin sote työhön jos heitä jossakin on niin mikä on se houkutin jolla heidät saadaan sinne sote keskuksiin tulevaisuudessa luulen että se on yksi suurimpia huolia lääkärille pääsy
otetaan tässä vielä muutama tätä debattia meillä aikarajakin tulee sitten vastaan seuraavaksi edustaja vestman
arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta piti tosiaan tärkeänä ensi kerran rajoituslakia käsitellessään että lakiehdotuksen vaikutuksia seurataan tarkoin ja mahdollisiin epäkohtiin puututaan viipymättä minä olisin kysynyt ministeriltä miten näitä vaikutuksia on seurattu siten kuin perustuslakivaliokunta on

edustaja ikonenkin puheenvuorossaan viittasi että lupaa ei ole saatu

on tarkoitus ottaa huomioon kyllä minäkin pidän pääkaupunkiseudun tilanteen osalta ongelmallisena erityisesti alhaista viiden miljoonan euron investointirajoitusta ja olisi aivan välttämätöntä että pääkaupunkiseudun ja ylipäätään suurten kaupunkien tilanne otettaisiin tässä paremmin huomioon

rouva puhemies viime kaudella oli aivan valtaisa pettymys varmasti kaikille politiikkaa seuraaville ja ennen kaikkea sote alalla työskenteleville ja potilaille ja sosiaalipuolen asiakkaille se että sote uudistusta ei saatu valmiiksi ja nyt mielestäni koko suomalaisen poliittisen järjestelmän uskottavuuskysymys on se että tämä välttämätön uudistus saadaan valmiiksi tällä hetkellä meillä on valtavat eriarvoisuudet siinä että sinne terveydenhuollon ja sosiaalipuolen palveluihin pääsee meillä ovat aika isotkin kaupungit tällä hetkellä rajuissa talousvaikeuksissa ja taustalla on se että meidän pitää saada leveämmät harteet ja tehokkaampi toiminta soteen pidän puhemies tätä hallituksen esittämää rajoituslain jatkoa hyvin perusteltuna sikäli että saadaan hallittu muutos aikaiseksi haluan nyt kyllä todeta sen että kyllähän viime vaalikaudella soten ongelmat kietoutuivat paljolti sen ympärille että piti yrittää sellaista erittäin laajaa valinnanvapautta ja pidän parempana ja me keskustassa pidämme parempana sitä että nyt uudistetaan ensin julkinen puoli ja sitten otetaan näitä yksityisiä yrityksiä vahvemmin mukaan

tuossa edellisessä kysymyksessä kuvailin sitä kuntien sekavaa tilannetta ja tähän voisiko sanoa soppaan oman lisänsä tuo vielä se että meillä on tämä päivystys ja keskittämisasetus joka

yliopistollisten sairaaloitten erityisvastuualueilla ainakin kuopion ja oulun seudulla ehkä jossain muuallakin on aiheuttanut hämmennystä osassa niistä nämä järjestämissopimukset sairaaloitten työnjaosta ovat edelleenkin tekemättä olisinkin tähän soten kokonaisuuteen liittyen halunnut kysyä vielä ministeriltä millä tavalla nyt näissä työnjaollisissa asioissa ministeriöstä ollaan ohjeistamassa onko mahdollista että näitä tiettyjä sairaaloita jotka ovat jo jo lähteneet ajamaan alas esimerkiksi nukutustoimintaa ja vastaavaa vielä uudelleen voitaisiin harkita ja olisiko ylipäätänsä syytä ottaa vielä kertaalleen tämä koko keskittämisasetus joka mielestäni on kyllä tällaisessa tietyssä fundamentaalisuudessaan niin niin

puhemies tämä asia laajenee niin kuin veteen heitetty kivi koko ajan laajemmaksi ja laajemmaksi haluan itse vastata edustaja zyskowiczille joka käytti hetki sitten kuntayhtymäentusiastisen puheenvuoron

se hoituu
arvoisa rouva puhemies arvoisa ministeri tuossa taisitte kuulla väärin kun totesitte minun todenneen että olen moittinut kaikki sote lait mitä tänne eduskuntaa on tullut en todellakaan vaan vaan totesin sen että esimerkiksi arviointineuvosto on rankoin sanoin arvioinut esimerkiksi aktiivimalliesitystä ajattelen että se tyyli jonka hallitus alussa ottaa saattaa mennä loppuun asti siksi kiinnitimme huomioita tämän lakiesityksen vaikutusarviointiin kokoomuksen mielestä kuntia pitää kuulla ja erityisesti haluamme nostaa esiin sen että eri alueet ovat erilaisia ja toivomme että myöskin te näette

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies käsittelyssä on erittäin merkittävä suomalaisen tieteen ja tutkimuksen

on tulossa perusteilla olevan eurooppalaisen biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuurikonsortion sääntömääräinen kotipaikka eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurikonsortioiden perustamisesta päättää euroopan komissio

koskevan asetuksen perusteella euroopan komission päätös euro bioimagingin perustamisesta on odotettavissa loka marraskuun vaihteessa suomessa tulee säätää lailla kansainvälisten organisaatioiden oikeushenkilöydestä ja verovapautuksista ja tässä hallituksen esityksessä on kyse säätämisestä suomeen on aiemmin vuonna kaksituhattaviisitoista perustettu ilmakehätieteiden alaan kuuluva tutkimusinfrastruktuurikonsortio euro ericin johtokeskus sijoittuu suomen lisäksi osin italiaan ja euroopan molekyylibiologian laboratorioon merkittävä osa johtokeskuksen toiminnoista ja keskuksen ylin johto sijoittuvat suomeen tämä kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuri kokoaa siihen osallistuvien maiden kansalliset toimintayksiköt yhteen eurooppalaiseksi tutkimusinfrastruktuuriksi alkuvaiheessa tutkimusinfrastruktuurikonsortiossa tulee olemaan viisitoista jäsentä ja yhden tarkkailijajäsen ja se on siten merkittävä yhteishanke joka tehostaa tutkijoiden työtä tutkimustiedon hallintaa ja tutkimusinfrastruktuurin käyttäjien pääsyä biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen teknologioihin tietotaitoon ja koulutukseen biokuvantamisen teknologiat ovat suomessakin hyvin kysytty tutkimusteknologiakokonaisuus sitä tarvitsevat lähes kaikki bio ja lääketieteiden alan toimijat euro bioimagingin jäsenyys tukee myös kansallisten kuvantamispalveluiden ja osaamisen kehittämistä nykyistä laajemmin ja laadukkaammin johtokeskustoimintojen lisäksi suomeen sijoittuu yksi infrastruktuurin toimintayksiköistä kehittyneen valomikroskopian moniyksikköinen keskus jonka muodostavat yhdessä turun yliopiston åbo akademin helsingin yliopiston ja oulun yliopiston merkittävimmät kuvantamisyksiköt hallituksen esitys tukee eurooppalaisen tutkimusalueen kehitystä kansallisen tutkimusinfrastruktuuripolitiikan ja terveysalan tutkimus ja innovaatiostrategian tavoitteita lisäksi se tukee korkeakoulujen visiotyössä ja hallitusohjelmassa asetettua tavoitetta vahvistaa suomalaisen tutkimus ja tiedeyhteisön kansainvälistä kilpailukykyä ja vetovoimaa panostamalla tutkimusympäristöihin ja tutkimusinfrastruktuureihin

sitten mennään puhujalistaan edustaja juvonen
arvoisa rouva puhemies kiitos ministerille hallituksen esityksen avaamisesta tämä on iso paketti ja myös vaikeaselkoinen mutta puhumme kuitenkin tutkimuksesta ja tieteestä ja suomi maana tutkijana ja tieteentekijänä on kyllä etulinjassa meillä tehdään valtavasti hyvää tutkimustyötä niin niin lääketieteellisessä kuin myös biologisessa kuvantamisessa ja ja tutkimuksessa kun tätä esitystä olen lukenut niin niin todellakin näen että tämä euro

sääntömääräinen kotipaikka tulee olemaan suomessa tämä on hyvä asia että me saamme tänne suomeen osaamista ja samalla myös niitä innovaatioita ja jakamista kysyisin teiltä hyvä ministeri millaisia vaikutuksia tällä on on esimerkiksi täällä suomessa

tämä vaikutusasia olisi liittyen tähän lakiesitykseen

arvoisa puhemies todella vaikean kuuloinen asia kun lukee pelkästään tämän hallituksen esityksen otsikon mutta tässä on kyse siitä että että suomessa ja euroopassa yleisesti halutaan panostaa tutkimuksessa yhteistyöhön korkealaatuiseen tutkimukseen ja siihen että meillä on myös täällä suomessa sellaisia ympäristöjä joihin parhaat osaajat haluavat tulla tutkimaan olen itse ymmärtänyt tämän merkityksen oikeastaan silloin kun olen tavannut eri huippututkijoita he toteavat että sellainen tutkimusympäristö on mielenkiintoinen jossa ovat maailman huiput tai jonne heitä on saada tulemaan kuten esimerkiksi tänne tämä pätee tietysti myös suomalaisiin tutkijoihin silloin he pysyvät paremmin suomessa jos täällä on sellaisia houkuttelevia ympäristöjä ympäristöjä joissa on mahdollisuus päästä tekemään huippututkimusta maailman parhaiden kanssa sen vuoksi tällainen tutkimusyhteistyö euroopan laajuisesti on äärimmäisen

rouva puhemies ilahduin suunnattomasti kun kuulin perussuomalaisten edustaja juvosen puheenvuoron tässä suomalaisen huippututkimuksen puolesta ja toivoisin todella että sitten kun tässä salissa jatkossa käymme keskusteluja esimerkiksi ilmastonmuutoksesta tai vaikkapa tuulivoiman infraäänistä haitoista niin myös

arvoisa rouva puhemies kiitokset arvoisalle ministerille asian esittelystä kuten täällä edustajakollegat ovat sanoneet niin tämä vaikuttaa teknisesti monimutkaiselta asialta mutta tämän perustan muodostavat tällä hetkellä kaksi suomessa jo olemassa olevaa toimintayksikköä toinen on meilahdessa oleva biomag biomag niminen yksikkö joka keskittyy magneettikenttien käyttöön niitä käytetään myös hoidollisessa mielessä mutta käyttö on ennen kaikkea kuvantamista toinen on turussa yliopistollisen sairaalan yhteydessä oleva pet

positroniemissiotomografiakeskus joka on kansallinen keskus nämä ja sitten oulussa oleva vastaava yksikkö muodostavat sen rungon aivan kuten ministeri täällä totesi se että me olemme pystyneet suomessa luomaan itse tällaista huippututkimusta on edellytys sille että me olemme pystyneet kansainvälisesti verkottumaan ja sillä tavalla me saamme luotua tämmöisen verkoston joka voi niin kuin täällä on kerrottu päämajansa sijoittaa suomeen mikä on erittäin merkittävää meille

haluaako juvonen käyttää normaalipuheenvuoron

edustaja kärnälle olisin vain kommentoinut että kyllä perussuomalaiset arvostavat äärettömästi muun muassa suomalaista syöpätutkimusta me olimme johtava maa muun muassa aikoinaan kohdunkaulan syövän ja hpv viruksen yhteenkuuluvuuden löytämisessä elikkä suomalaiset tutkijat tutkijat löysivät sen että muun muassa hpv viruksella ja kohdunkaulan syövällä on yhteys kuten myös nielusyövät ja ja kaikki muutkin samoin syöpähoidot suomessa ovat niin kehittyneitä ja hyviä että me toivomme koko perussuomalaisten joukolla että yhä useampi suomalainen saa avun ja toki olemme valmiita jakamaan sitä osaamista myös maailmalle on hienoa

nyt tähän tuulivoimaan millään tavalla kantaa vaan puhun nyt tästä terveydenhuoltosektorista ja siitä että syöpä on meille kaikille yhteinen asia ja sen eteen taistelemme pontevasti eteenpäin
me käsittelemme nyt tässä tätä eurooppalaisen biologisen lääketieteellisen kuvantamisen tutkimusinfrastruktuuria ja annan nyt ministerille vastauspuheenvuoron ministeri kosonen kolme minuuttia
arvoisa puhemies tässä tuli kysymys kustannuksista vastaan siihen suoraan eli tähän ei ole tulossa lisää kustannuksia sinänsä tämä on varsin kannattava hanke suomalaisittain eli tämä jäsenmaksuista koostuva budjetti on jäsenmäärästä riippuen keskimäärin puolitoista miljoonaa euroa ensimmäisen viiden vuoden aikana ja suomen osuus jäsenmaksuilla kerättävästä budjetista on vuosittain keskimäärin kuusikymmentätuhatta euroa ja tällä tosiaan katetaan sitten nämä tämän keskuksen kustannukset sitten toki suomen akatemia on tähän tähän myöntänyt rahoituksen ja

rahoittamaan tätä kokonaisuutta ja valmistelutyötä tämä oli jo vuosien kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista aikana nyt on todella merkittävä tilanne siltä osin että saamme tämän vielä eurooppalaiseksi biologisen ja lääketieteellisen kuvantamisen sääntömääräiseksi kotipaikaksi jolloin jolloin todella meidän asemamme vahvistuu kuten tuossa edustaja lindenkin totesi ja ja voimme näitä verkostoja vieläkin paremmin käyttää hyväksi ja parantaa parantaa meidän omienkin tutkijoidemme mutta myös eurooppalaisten tutkijoiden osaamista ja ja voimme teknologioita myös kehittää eteenpäin
arvoisa rouva puhemies kiitoksia ministerille tästä hyvästä vastauksesta näen että tämä esitys on ensiarvoisen hyvä ja tärkeä suomalaisen huippututkimuksen kannalta ja suomen tieteellisen maineen kannalta maailmalla tämä on erinomainen asia arvoisa puhemies halusin vain tuossa omassa puheenvuorossani muistuttaa että tiede on aina ollut kuin lepattava liekki pimeässä ja meidän täytyy kaikkien vastuullisten päättäjien nojata se päätöksentekomme ja ajattelumme tieteelliseen tietoon oli sitten sitten kyse mistä tahansa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään liikenne ja viestintävaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies hallituksen esityksessä viisikymmentä kautta esitetään hyväksyttäväksi vastuusta vahingonkorvauksesta vaarallisten ja haitallisten aineiden merikuljetusten yhteydessä tehty kansainvälinen hns yleissopimus siltä osin kuin se kuuluu suomen toimivaltaan yleissopimuksella määrätään vastuusta ja vahingonkorvauksesta vaarallisten aineiden merikuljetuksissa sopimuksella pyritään varmistamaan riittävä ja tehokas korvaus henkilöille joille aiheutuu vahinkoa vaarallisista aineista yleissopimus vastaa periaatteiltaan kansainvälistä öljyvahinkojen korvaamista koskevaa sopimusjärjestelmää ensisijaisessa vastuussa vahingosta on aluksen omistaja aluksen omistajan vastuu on ankara ja hänen on katettava vastuunsa vakuutuksella tiettyyn vastuun enimmäismäärään saakka aluksen omistajan vastuuta täydentää yleissopimuksella perustettava kansainvälinen hns rahasto rahasto kattaa mahdollisen vahingon kustannukset siltä osin kuin aluksen omistajan vastuun enimmäismäärä vastuun enimmäismäärä ei riitä niitä korvaamaan rahaston toiminta rahoitetaan maksuilla jotka kerätään sopimusvaltioissa toimivilta vaarallisten ja haitallisten aineiden tuojilta yleissopimus parantaisi vahingonkärsijöiden mahdollisuutta saada riittävä korvaus kärsimästään vahingosta sopimuksen hyväksyminen lisäisi aluksen omistajan vastuuta vahinkotilanteessa hns rahaston myötä myös vaarallisten aineiden vastaanottajat sopimusvaltioissa osallistuisivat vahingon korvaamiseen tilanteissa joissa aluksen omistajan vastuu ei riitä korvaamaan vahinkoa yleissopimus ei ole tullut vielä kansainvälisesti voimaan viime vuosina on kuitenkin jo tehty kansainvälisesti paljon töitä sopimuksen voimaan saattamiseksi kanada ratifioi ensimmäisenä valtiona yleissopimuksen vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ja tämän jälkeen joko ratifioineet yleissopimuksen tai valmistelemassa ratifiointia tämän vuoksi ehdotuksessa esitetään että suomessakin eduskunta nyt hyväksyisi yleissopimuksen esityksessä ehdotetaan kuitenkin että suomen liittymiskirja tallennettaisiin vasta sen jälkeen kun myös suuria vaarallisten aineiden vastaanottajamaita on hyväksynyt yleissopimuksen yleissopimuksen voimaan saattamiseen liittyvät lait tulisivat voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kun yleissopimus tulee aikanaan voimaan suomen osalta vaarallisten aineiden vastaanottamista koskevan raportointilain esitetään kuitenkin tulevan voimaan jo ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä

arvoisa rouva puhemies kiitän ministeriä tästä esityksestä tämä on todella todella hyvä kun tähän asti ovat valtio kunnat ja pelastustoimi kantaneet merkittävän osan tästä vastuusta ja nyt tulee merkittävästi vastuuta sitten myös aluksen omistajille panee vakuuttamaan nämä nämä alukset ja tietysti onhan tässä kysymys myös siitä että tehdään semmoisia aluksia että ne ne eivät aiheuta vahinkoja ennen kaikkea kun näissä vaarallisten aineitten kuljetuksissa otetaan turhan usein riskejä niin nämä riskit todennäköisesti vähenevät nyt tässä ja tästä suuret kiitokset

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viides asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies ministeri ohisalo ei ole päässyt tänne tällä kertaa paikalle esittelemään tätä hallituksen esitystä mutta muutama sana ensinnäkin totean tästä itse hallituksen esityksestä että tämä on varsin perusteltu ja tämä esityshän pitää sen sisällään että että nyt pelastusopistoa koskevaan lakiin lisätään uusia perusteita joilla opiskeluoikeuden voi keskeyttää eli nyt voimassa olevan lain mukaan pelastusopistossa päteviä päteviä keskeyttämisen perusteita ovat vain pitkäaikainen sairaus tai raskaus tai synnytys ja silloinkin enintään yhden vuoden ajan

ei ole mainittu opiskeluoikeuden keskeyttämisen perusteena toisin kuin on tilanne esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa tai poliisiammattikorkeakoulussa uusia perusteita jatkossa olisivat varusmiespalvelus siviilipalvelus ja naisten vapaaehtoinen asepalvelus sekä äitiys isyys ja vanhempainvapaa opinnot voisi keskeyttää väliaikaisesti myös muusta perustellusta syystä pelastusopistossakin jatkossa ja pidän erittäin tarkoituksenmukaisena että nämä kriteerit opintojen keskeyttämiseen ovat yhtenäiset arvoisa puhemies haluan tässä yhteydessä ehkä kuitenkin nostaa esille myös pelastusopiston tilanteen viime aikoina ja jatkossakin kuten moni täällä tietää pelastusopisto sijaitsee kuopiossa ja siellä annetaan ammatillista peruskoulutusta pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan ammatillisiin tutkintoihin johtavaan koulutukseen

ammatillisia tutkintoja vuosittain vajaat kaksisataa henkilöä nyt viimeiset ajat ovat olleet vähän hankalia pelastusopiston toiminnan kannalta ensinnäkin kaksituhattakahdeksantoista syksyllä tehtiin oikein järkevä ja viisas päätös sisäministeriössä sen mukaisesti että koko pelastuskoulutus keskitetään sinne kuopioon missä on erinomaisen hyvät olosuhteet

mutta nyt olemme sitten tänä syksynä nähneet että se ei ollutkaan aivan täysin saletissa vaan nyt muutama viikko sitten helsingin kaupungille on annettu väliaikainen lupa ottaa jälleen pelastuskoulutukseen henkilöstöä tämä väliaikainen lupa on pariksi ja haluan tässä kohtaa savokarjalaisena kansanedustajana todeta sen että meidän tulee yhdessä huolehtia siitä että kuopiota ja savo karjalaa ei uudemman kerran tässä kohtaa petetä ei petetä uudemman kerran kuopiossa ollaan edelleenkin erittäin näreissään vielä siitä toiminnasta mitä fimean osalta on vuosien melkeinpä vuosikymmenen ylikin vuosikymmenen aikana tehty ja nyt pelastusopiston osalta on pidettävä siitä huoli että pelastuskoulutus aidosti saa tarvitsemansa rahat ensinnäkin niihin lisäkoulutuspaikkoihin jo ensi vuoden budjettiin ja sitten siitä että kokonaisuudessaan pelastuskoulutus ensi vuosikymmenen alkupuolella vuodesta kaksikymmentäkaksi alkaen on todellakin vain siellä kuopiossa kuopiossa koulutetaan erittäin pätevää pelastushenkilöstöä ja siihen tämän talon toivon näin yhtyvän jatkossakin

arvoisa rouva puhemies pidän erittäin hyvänä ja perusteltuna tätä hallituksen esitystä pelastusopisto lain muuttamiseksi on erittäin tärkeää että pelastajakoulutus ja pelastusalaan liittyvä koulutus on sillä tavalla järjestetty myös tämmöisiä poikkeustilanteita varten että se on vetovoimainen mehän tiedämme ammattien arvostustutkimuksista että siinä missä tämän salin väki on yhdessä

nyt tulee apua ei pelätä sitä viranomaisen tulemista arvoisa puhemies otan erittäin vakavasti tuon edustaja vehviläisen äsken käyttämän puheenvuoron siitä että pelastusopisto jota koskevaa lakia nyt ollaan muuttamassa sijaitsee kuopiossa se on malliesimerkki siitä arvoisa puhemies että osaamista ja osaamiskeskittymiä voi olla jossakin muuallakin kuin helsingissä ja kehä ykkösen tai kehä kolmosen sisäpuolella suomen paras pelastusalan osaaminen on kuopiossa ja siitä pitää pitää kiinni olen varma että koko keskusta ryhmänä pitää siitä kiinni että nimenomaan pelastusalan osaamiskeskittymää siellä kuopiossa vahvistetaan olen ymmärtänyt sisäministeriön tiedotteesta tietysti olisi hienoa että sisäministeri olisi paikalla mutta olen sen verran lukenut tiedotteitaan että nyt ollaan myös pelastajakoulutusta jonkin verran lisäämässä määräaikaisesti ainakin itse olen saanut sen tiedon että tietyissä kaupungeissa on jopa palomiehistä pulaa kovaan vaikeaan raskaaseen ammattiin ei aina saada väkeä joten on hyvä että lisätään koulutusta sekä helsingissä että kuopiossa kuopio tulee jatkossakin parin vuoden päästä olemaan se osaamiskeskittymä puhemies haluan loppuun todeta myös sen että pidän tärkeänä että hallitus kiirehtisi monipaikkaisuusselvityksiä joka ikisen ministeriön alueella niin että selvitetään voisiko asiantuntijatyötä tehdä myös muualtakin kuin täällä helsingissä sijaitsevista ministeriöistä ja virastoista meillä on yliopisto ja ammattikorkeakouluja pitkin suomea meillä on osaavaa työvoimaa pitkin suomea otetaan se käyttöön ja näytetään valtionhallinnossa esimerkkiä alueellisen osaamisen hyödyntämisestä toivon että rinteen hallitus nyt laittaa ne aluepolitiikkakirjaukset ihan tosissaan toimeksi että ne eivät jää vain kauniiksi lauseiksi

arvoisa rouva puhemies olen itse siilinjärveltä lähtöisin ja seurannut myös hyvin tarkasti kuopion pelastusopiston tilannetta ja kyllä kannatan sitä että että rahoitusta myönnetään ja pidetään yllä sitä mieletöntä osaamista ja tietotaitoa ja pohjaa mikä siellä kuopiossa on se on ehdotonta

väliaikaisia opiskeluoikeuden keskeyttämisperusteita olisivat vastaisuudessa asevelvollisuuslain siviilipalveluslain ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palveluksen suorittaminen tämä on se asia johon haluan kiinnittää huomiota tämä on hyvä juttu on harmillista että lakisääteistä asevelvollisuutta suorittaneet ovat olleet suomessa eriarvoisessa asemassa muun muassa liittyen sotilastapaturmalakiin joka onneksi astui voimaan tämän vuoden alusta tein siitä lakialoitteen meillä oli kahden vuoden pimentoaika vuodesta kaksituhattaseitsemäntoista eteenpäin ei ollut lisää vakuutusturvaa eli on hieno asia että lakisääteistä asevelvollisuutta suorittavat varusmiehet vapaaehtoista asevelvollisuutta suorittavat naiset ja siviilipalvelusta suorittavat henkilöt huomioidaan erityisesti lakeja säädettäessä tai sitten parannettaessa

puhemies ministeri ohisalo ei tosiaan ole paikalla mutta liittyen tähän meillä on päätettävänä voi todeta että se on erittäin perusteltu ja kannatettava niin kuin täällä on todettu sitten tähän kun on nostettu esiin tämä helsingin pelastuskoulun jatkoaika sillä päätöksellä ei tosiaan ole ollut tarkoitus kyseenalaistaa tätä kuopion osaamiskeskuksen kehittämistä tai muuta haluan tässä vielä todeta että ministeri ohisalo itse on todennut että tässä on kysymys ennen kaikkea siitä että suomalaisten turvallisuuden takaamisessa

riittävä henkilöstömäärä ja tämä myönnetty määräaikainen toimilupa auttaa osaltaan varmistamaan että pelastajia ehditään kouluttaa riittävästi tulevien vuosien tarpeisiin ja näin annetaan nimenomaan helsingin kaupungille mahdollisuus varmistaa riittävä henkilöstön saatavuus kiireelliseen pelastustoimintaan tästä on kyse eikä siitä että itse tätä isoa kysymystä

arvoisa rouva puhemies on todella ikävää jos kaikki keskitetään helsinkiin on selvä asia että myös maakunnissa pitää olla elämää ja sillä tavallahan sitä elämää saadaan kun annetaan toimintoja myös tuonne maakuntiin muuallekin tulen itse tuolta kuopiosta jossa jossa se fimea päätös teki hirveän paljon hallaa se oli todella todella kiperä päätös että fimea siirrettiin muuallepäin se se oli todella väärä päätös minun mielestäni nyt tämä pelastusopisto päätös on tulossa varmasti myös käsittelyyn ja pidän hirveän tärkeänä että kuopiossa säilytetään tämä koska siellä on mahdollisuuksia ihan vaikka mihinkä totta kai totta kai keskittäminen ei ole aina oikein ja onhan kuopio itsekin farmasiaa kuopiossa opiskelleena tosiaan katson että se fimea päätös oli huono pelastusopisto meidän pitää saada säilymään ja todella keskempänähän kuopio on kuin helsinki jos katsotaan suomen mittakaavassa karttaa

arvoisa rouva puhemies tuolta työhuoneesta oli pakko pinkaista tänne isoon saliin mielestäni tässä edustaja vehviläinen käytti juuri sen puheenvuoron kuin seudullisen edustajan pitääkin ja minun mielestäni tässä ei ole pelkästään vain se että tämä on siltarumpupolitiikkaa vaan on järkevä kokonaisuus hyvä malli säilyttää ehjänä eikä eikä rikkoa esityksessä on hyvää se että nyt on kysymys siitä että halutaan turvata että meillä pelastajia on riittävästi mutta siitä huolimatta tuen kyllä voimakkaasti sitä että kuopio on kuopio ja pitää opistostatuksen mutta haluaisin avata tätä keskustelua siihen suuntaan että emme rakentaisi kuopioon sellaista mitä on jo rakennettuna minä haluaisin tuoda tässä esille että meillä satakunnassa porin lentokentän vieressä on erittäin toimiva ja hyvin rakennettu pelastusharjoitusalue meillä teollisuus ympäröi juuri sitä aluetta meillä on metallurgiateollisuutta kemianteollisuutta joten siellä satakunnassa olisi erittäin hyvä keskittyä niihin osa alueisiin mitä suomessa koko ajan kehittyvä pelastustoiminta tarjoaa tarjoaa ja tarvitsee monipuolisempaa osaamista jolloin olisi hyvä että jos vaikka kuopiossa on se opistostatus niin voitaisiin laajentaa tätä yhteistyötä niin että maakunnassa jo olemassa olevissa olevissa harjoituskeskuksissa voitaisiin tätä opistotason koulutusta tuoda esille minä vieläkin painotan sitä

kun meillä on lentokenttä aivan siinä vieressä se antaa aivan erilaisen ulottuvuuden satakunta on kahden varuskunnan iso alue missä voidaan toivottavasti myös varusmieskoulutukseen liittää opistotason koulutusta sillä myös kuuluu tiettyjä asioita joita me tarvitsemme joskus pelastustehtävissä jotka kuuluvat myös osaksi meidän puolustusvoimien toimintaa laajennetaan tätä keskustelua olen käsi pystyssä lippua kantamassa kun kuopio sitä tarvitsee mutta laajennetaan ajattelua niin että ei rakenneta yhteen paikkaan sitten kaikkea jos on jo olemassa olevia puitteita

arvoisa rouva puhemies itse päätökseen ei ei sinänsä mitään se on aivan tarpeellinen ja tähän päivään päivitetty lainsäädäntömuutos mutta kaiken kaikkiaan tähän aluepolitiikkaan mistä minusta edustaja kurvinen aika hyvin sanoi ja mistä kuopion minusta hyvä esimerkki koulutus on yksi parhaita aluepoliittisia asioita jos halutaan alueen vahvuuksia vahvistaa niin koulutuksen ja osaamisen kautta sitä pitää tehdä tämä edellisen hallituksen päätöshän syntyi pitkälti kriisinhallintakeskuksen siirron siirron myötä ja sillä halutiin varmistaa jotta kuopiossa säilyy säilyy vahva osaaminen ja koulutus pelastusopiston osalta ja hienoa hallituskumppanit ovat olleet tarkkana ja ja huomanneet tämän valmistelun itseäkin vähän vähän asia säikäytti kyllä se tuolta oli luettavissa mutta uskon että näillä päätöksillä mitä edellinen hallitus on tehnyt vahvistetaan kuopion osaamista ja ja sillä mennään sitten eteenpäin

arvoisa rouva puhemies tulen tänne puhujakorokkeelle koska tästä aiheesta on minuuttia kahta enempi sanottavaa kuopion ja pohjois savon näkökulmasta meillä on ollut hieman kovassa usko valtiovallan toimiin ja päätösten pysyvyyteen sillä tällä vuosikymmenellä pohjois savossa on tapahtunut muun muassa tämä fimean alueellistamispäätöksen vesitys kriisinhallintakeskus siirrettiin pois kuopiosta ja tänä syksynä päätös pelastusalan koulutuksen keskittämisestä kuopiossa sijaitsevalle pelastusopistolle näyttää horjuvan yhteistä näissä kaikissa tapauksissa on ollut että kun ei ole tahtoa seistä päätösten takana niin seuraavaksi keksitään selitykset

kohdalla sisäministeriö päätti marraskuussa kahdeksantoista vuosi sitten kumota helsingin kaupungin pelastuskoululle annetun oikeuden antaa pelastusalan ammatillista peruskoulutusta ja keskittää koulutuksen kuopioon tästä huolimatta ei mennyt kuin tämä vajaa vuosi niin sisäministeriö päättikin vajaa kolme viikkoa sitten toisin sanoen alle vuosi

kuin helsingissä ja kenties yli tarpeen joudutaanko kuopiossa joudutaanko kuopiossa taas pettymään koska ministeriön tekemä päätös ei pidä mielestäni päätöksessä on horjuttu nyt vailla perusteita sisäministeriön mukaan pelastuskoulutuksen keskittäminen kuopioon on kytketty maakuntauudistuksen toteutumiseen pelastusalan taas määritellään pelastuslaissa jonka mukaan koulutusta järjestetään pääsääntöisesti kuopion pelastusopistossa sisäministeriö voi pelastuslain nojalla kuitenkin hyväksyä myös muun julkisyhteisön ylläpitämän oppilaitoksen kuin pelastusopiston antamaan pelastusalan ammatillista peruskoulutusta siksi pidän sisäministeriön tekemää kytkentää maakuntauudistukseen keinotekoisena koska maakuntauudistus siirtäisi vain pelastustoimen järjestämisvastuun kunnilta maakunnille tällä ei pitäisi olla vaikutusta siihen missä pelastusalan koulutusta järjestettäisiin niin kuin ei ole lääkäri tai sairaanhoitajakoulutuksessakaan mielestäni soutaminen ja huopaaminen niin tässä asiassa kuin muissakin kiteytyy pitkälti siihen että yksittäinen ministeri tai ministeriö voi päättää varsin omavaltaisesti suurista ja kauaskantoisista asioista käytännössä yksittäiset ministerit ja ministeriöt voivat käyttää täydellistä valtaa määrittää minne valtion palveluja työpaikkoja ja virastoja perustetaan tai missä päin suomea niitä lakkautetaan ja muutamissa ministeriöissä sitä tehdään sumeilematta ilmeisen ideologisin perustein pidän täysin käsittämättömänä että nykyisin edes maakuntien keskuskaupungit eivät muutamien ministeriöiden virkakunnan silmissä ole enää kelvollisia hoitamaan koko valtakuntaa palvelevia tehtäviä suhtautuminen seutukaupunkeihin on ollut vieläkin rujompaa arvoisa puhemies osaamisesta se ei ole kiinni vaan kyse on vanhakantaisista asenteista kun esimerkiksi ruotsissa valtion palveluja ja työpaikkoja hajautetaan eri puolille kuningaskuntaa niin suomessa vallalla on putkinäköinen keskittämisen politiikka missä muita vaihtoehtoja kuin pääkaupunkiseutu ei edes aidosti mietitä

meidän kansalaisten tasaveroisesta kohtelusta
keskustelu on kulkenut nyt aika laajasti tämän pelastusopisto kysymyksen ympärillä pyydän edustajia huomaamaan että nyt me keskustelemme lakiesityksestä jossa on kysymys pelastusopistosta annetun lain ammatillisen peruskoulutuksen opiskeluoikeuden keskeyttämisperusteista rajataan mieluummin keskustelu tähän lakiesitykseen edustaja huru
arvoisa puhemies kannatan esitystä perun muilta osin puheenvuoropyyntöni

rouva puhemies huolimatta äskeisestä vetoomuksestanne haluaisin kuitenkin tässä yhteydessä aivan lyhyesti osallistua tähän laajempaan keskusteluun sen takia pyysin puheenvuoron että olen asunut neljällä paikkakunnalla suomessa ja ne ovat kaikki juuri tässä äsken käsittelyssä olleita kuopio ja pohjois savo jossa kävin kaksitoista kouluvuodestani seitsemän vuotta koulua sen jälkeen porissa ja satakunnassa sen jälkeen turussa ja kymmenen vuotta täällä helsingissä työtehtävien takia

koulutusta vielä tällä paikkakunnalla eli haluan nähdä tämän asian nyt kuitenkin aika rauhallisessa valossa itse lakiesitys sinänsä aivan kuten rouva puhemies äsken totesi liittyy tähän opintojen keskeyttämiseen ja se on hyvä tekninen laki

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

arvoisa puhemies esitän perussuomalaisten valiokunnassa mietintöön jättämän hylkäysehdotuksen sisältävän vastalauseen

arvoisa rouva puhemies kannatan edustaja kotiahon tekemää esitystä

yhden käsittelyn asiana esitellään päiväjärjestyksen kahdeksas asia käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö yksi lakiehdotus voidaan nyt hyväksyä asiasisällöltään muuttamattomana muuttamattomana päätöksellä jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä tai hylätä valiokunta ehdottaa että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana

arvoisa puhemies sote uudistusta on yritetty tehdä jo vuosia ja nyt vihdoin se pitää saada tehtyä erityisen polttavaksi uudistuksen tekee väestön nopea ikääntyminen ja alueelliset väestörakenteen muutokset sekä kuntien taloudellinen ahdinko kunnat eivät voi enää jatkossa kantaa vastuuta sote palveluiden järjestämisestä vaan tarvitaan isompi järjestäjä vahvemmat ja laajemmat hartiat nyt käsillä olevaa rajoituslain pidennystä ja tiukennusta tarvitaan jotta voidaan rakentaa kuntia laajempi tarkoituksenmukainen sosiaali ja terveyspalvelujärjestelmä ilman isojen ulkoistusten ja alueellisen osaoptimoinnin aiheuttamaa monimutkaisuutta tai kustannusriskiä

laajuuteensa sekä markkinamallin ja sen rahoituksen aiheuttamiin ongelmiin palveluissa ja rahoituksessa tiedämme nyt erittäin hyvin missä perustuslain rajat kulkevat ja nyt niitä täytyy noudattaa arvoisa puhemies hallituksen esitys sote rajoituslain jatkamisesta ja tiukennuksista tarvitaan jotta estetään kuntia ja kuntayhtymiä tekemästä sellaisia isoja sosiaali ja terveyspalveluiden ulkoistuksia joita maakunnan aloitettua ei voitaisi purkaa tämä on tärkeää jotta maakunnalla on mahdollisuus rakentaa integroitu tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas palvelujärjestelmä laki ei siis kiellä ulkoistuksia vaan velvoittaa kuntaa tai kuntayhtymää ottamaan palvelusopimukseen irtisanomisehdon näin estetään se että sote uudistuksen edellä ei ylikalliita tai kokonaisjärjestelmän kannalta epätarkoituksenmukaisia sopimuksia rajoitus on tarpeellinen edelleen tässä ajassa sillä suuret terveysjätit kiertävät kuntakenttää nytkin etsien ulkoistusmahdollisuuksia on tärkeää että sopimuksissa on irtisanomisehto sillä olemme nähneet että kunnille halvalla myytävät sopimukset voivat tulla yllättävän kalliiksi rajoitus tarvitaan myös jotta voidaan estää se että kunnat sementoivat palvelurakennetta ennen sotea ja näin estävät alueellisesti tarkoituksenmukaisen palvelurakenteen kehittymisen rajoituslaki sisältää myös rakennusinvestointien rajoittamisen lupamenettelyn kautta investointeja ei siis estetä tai kielletä vaan yli viiden miljoonan euron investoinnit ovat lupamenettelyn takana näen kuten hallituksen esityksessäkin nähdään että läpivalaisu on tarpeellista on kuitenkin tärkeä varmistaa ettei lupamenettelystä tule käytännössä tuketta tarvittaville rakennusinvestoinneille ja että järkevät tarpeelliset ja välttämättömät investoinnit toteutetaan myös sote uudistusta odoteltaessa arvoisa puhemies kentällä on paljon epävarmuutta ja epäuskoa toteutuuko sote uudistus vuosien soutamisen ja huopaamisen jälkeen se on ymmärrettävää on kuitenkin tärkeää vahvistaa viestiä siitä että sote uudistus etenee perusasioihin keskittyen tämä voisi myös ehkäistä kuntien lyhytnäköisiä ratkaisuja joihin kuntatalouden paine ja heikot tulevaisuudennäkymät saattavat niitä ajaa toteutuessaan sote uudistus helpottaa erityisesti pienempien kuntien talouden ja toiminnan paineita ja hallituksen päättämät valtionosuuden korotukset helpottavat kuntien tilannetta jonkin verran jo ensi vuonna arvoisa puhemies kiitoksia hallitukselle siis esityksestä joka nyt sosiaali ja terveysvaliokunnassa käsitellään ja toivottavasti mahdollisimman ripeästi myös hyväksytään

arvoisa rouva puhemies on yritetty saada aikaiseksi useamman hallituksen toimesta erilaisia malleja on ollut ilmassa ja viimeinen yritys viime keväänä kaatui perustuslaillisiin ongelmiin olemme käsittääkseni liikuttavan yksimielisiä siitä että sote uudistus tulee tehdä mahdollisimman pian kuntien ja kuntayhtymien tilanne on kestämätön kun menot sosiaali ja terveyspuolella kasvavat hälyttävästi mutta tulot eivät tämä näkyy erityisesti maakunnissa ja siellä myös pienissä ja keskisuurissa kunnissa näitä kuntia koettelevat muuttotappiot sekä matala syntyvyys ja tätä kautta väestön ikääntyminen mikä aiheuttaa valtavat paineet erityisesti vanhustenhoivaamme hallituksen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa sosiaali ja terveyspalveluiden uudistus missä ensisijaisesti kavennetaan hyvinvointi ja terveyseroja turvataan yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut parannetaan palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta sekä turvataan ammattimaisen työvoiman saanti hienoja tavoitteita olemme varmasti kaikki näiden takana näin ainakin toivon meidän olevan arvoisa rouva puhemies kritiikkini tässä puheenvuorossani kohdistuu lähinnä vuodesta kaksituhattakuusitoista voimassa rajoituslakiin joka asettaa kunnat ja kuntayhtymät kestämättömään tilanteeseen viiden miljoonan investointirajoituksen osalta investointirajoitus mikä on asetettu kunnille kuntayhtymille tai vaikka edellä mainittujen tahojen hallinnoimille säätiöille tekee peruspalveluiden tuottamisesta laadukkaasti todella vaikeaa kunnilla tai kuntayhtymillä on pääasiallinen vastuu esimerkiksi vanhuspalveluista ja kuntapäättäjät saavat jatkuvasti kritiikkiä toimettomuudestaan palveluiden parantamisessa tämä on kuntalaisten näkökulmasta hyvin ymmärrettävää kuntalaisille ei riitä selitykseksi että valtio ei anna investoida näihin elintärkeisiin palveluihin tämä ainakaan niille vanhusten omaisille jotka eivät saa läheistään kelvolliseen hoivayksikköön laissa sanotaan että kunnilla ja kuntayhtymillä on laaja harkintavalta siinä millä tavoin ja missä muodossa ne järjestävät sosiaali ja terveyshuollon palvelut investointirajoituksen jatkaminen jälleen rajoittaa myös pahoin kuntien itsemääräämisoikeutta palveluiden hoitamisessa omassa kotikunnassani äänekoskella on monen muun kunnan tavoin kamppailtu investointirajoitusten kanssa meitä panostamasta uusiin vanhustenhoidon yksiköihin meillä on vetämässä poikkeuslupa kaupungin hallinnoiman säätiön kautta jotta voisimme rakentaa uuden kuusikymmentä paikkaisen tehostetun hoidon palveluyksikön jota kipeästi kaipaamme olemme odottaneet jo vuosia mihin suuntaan sote uudistus menee jotta tiedämme kehitämmekö toimintaa kunnan omana vai miten palvelut tuotetaan jatkossa nyt investointirajoitusta on tarkoitus jatkaa vuoden kaksikymmentäviisi loppuun saakka onko näin että joudumme jälleen kerran sanomaan vanhuksillemme ja heidän omaisilleen ettei vaan voi mitään tämä siis siinä tapauksessa että sote uudistus venyy ja poikkeuslupaa uudisrakentamiselle ei tule emme varmasti ole ainoa kunta joka painii samojen ongelmien kanssa arvoisa rouva puhemies ymmärrän sinällään paras puitelain rajoituksen eritysesti siinä että soten joskus tultua voimaan tulee muodostettavilla sote maakunnilla olla mahdollisuus muokata palvelurakenteita parhaan palvelun turvaamiseksi kuten aiemmin mainitsin huoleni kohdistuu ennen kaikkea rajoituslain investointikieltoon ja sen jatkamiseen me päättäjinä kyllä asian kanssa vielä pärjäämme mutta erityisesti ikäihmisemme eivät enää kauan voi odottaa välttämättömiä palveluita toivonkin että ministeriössä suhtaudutaan ainakin kuntien poikkeuslupahakemuksiin suotuisasti sillä niitä tuskin mikään kunta tekee löysin perustein toivon myös että teemme koko eduskuntana työtä sen eteen että saamme sote uudistuksen vihdoin maaliin sen ihmisen ansaitsevat kiitos

arvoisa puhemies täytyy kyllä tähän alkuun oikeastaan sanoa että huokaus kun luin tuota hallituksen esitystä ja katsoin montako kertaa paras puitelakia ja myös näitä rajoittamislakejakin on jatkettu jaan sen käsityksen joka tuolla debatissa jo tuli että tietenkään ei ole oikeaa ja hyvää lainsäädäntöä jos me joudumme aina tekemään muutaman vuoden jatkoja vaan pitäisi päästä pysyvään tilanteeseen lyhyesti haluan todeta kyllä sen että silloin aikanaan kun paras puitelaki tehtiin kaksituhattaseitsemän se oli ensimmäinen kunnollinen yritys hakea laajempia hartioita siihen että meillä perusterveydenhuolto järjestettäisiin vähintään kahteenkymmeneentuhanteen asukkaan väestöpohjalta ja se oli minusta siinä ajassa hyvä ratkaisu ja nyt sitten ollaan menossa eteenpäin mutta aika tavalla niin kuin me tiedämme

on tarkoittanut monille erityisesti sitä että sosiaalipalvelut perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat saman järjestäjän käsissä niinhän nyt tässä ollaan tekemässä hallituksena ja sillä erolla erityisesti edelliseen hallitukseen että tämä laaja valinnanvapaus on tästä kaiken kaikkiaan pois pidän erittäin perusteltuna että nyt tehdään nämä

uudet maakunnat tulevat voimaan niin niillä on mahdollisuus sitten myös irtisanoa irtisanoa sellaisia sopimuksia täällä

ulkoistusten puolella jotka eivät ole maakunnan kannalta kokonaisuudessaan järkeviä näiden ulkoistamissopimusten jatkosta totean että uutena asianahan tässä on se että tämä kolmenkymmenen prosentin raja muuttuu viidentoista prosentin rajaksi ja tämä on perusteltua siltä osin että jos pidettäisiin tämä vanha kolmenkymmenen prosentin raja niin se voisi tarkoittaa jopa jossakin sairaanhoitopiirissä koko erikoissairaanhoidon ulkoistamista mutta sitten kuten debatissa jo totesin itsekin ja moni muukin sanoi kysymys ei ole siitä saisi tehdä sopimuksia yksityisten toimijoitten kanssa joissa siirretään siirretään tuotantoa tuotantoa sote palveluissa yksityiselle tuottajalle tuottajalle vaan kysymys on nimenomaan siitä että tässä on oltava irtisanomisehto joka antaa sille uudelle julkiselle järjestäjälle maakunnalle mahdollisuuden sitten irtisanoa sopimus jos niin halutaan pakkohan sitä ole tehdä jos sopimus on hyvä niin sitä voidaan myös jatkaa tai osapuolet voivat keskenään siitä sitten neuvotella sen haluan todeta kun täällä pikkuisen oli keskustelua siitä onko rakenteiden uudistaminen sitten järkevää vai pitäisikö vain näitä sisältöjä uudistaa ei rakenteidenkaan uudistamisen pitäisi rakettitiedettä olla vaikka kymmenessä vuodessa ei tätä sote uudistusta ole aikaansaatu kyllä rakenteita pitää pystyä uudistamaan eikä vähiten meidän nykyisten järjestäjien eli kuntien taloudellisen kantokyvyn vuoksi

halutaan niin kuin perustella sinne sosiaali ja terveysministeriöön päin jossa niitä lupia käsitellään miksi se olisi mahdollista mutta tosiaankin tämä käytäntö osoittaa että se ei ole kyllä ihan tavallista että näitä lupia olisi suoraan hylätty vaan on myös paljon käyty ministeriön ja sitten hakijan kanssa keskustelua ja ehkä sitä hakemustakin yhdessä muokattu että se palvelisi kokonaisuutta pidemmällä aikajänteellä kaiken kaikkiaan paremmin paremmin sitten haluan vielä aivan lopuksi todeta sen että tämä tosiaankin on tulossa käsittelyyn sosiaali ja terveysvaliokuntaan mutta menossa lausunnolle perustuslakivaliokuntaan mikä minusta on hyvä asia sitten kuulemme myös perustuslakivaliokunnan näkemyksen muun

puhemies käytin jo debatissa puheenvuoron ja lyhennän nyt tätä varsinaista puheenvuoroa ja käytän sen paikalta minusta ministeri kiuru ja sen jälkeen muutama edustajakin ovat erittäin hyvin jo selostaneet tämän lain olennaisen sisällön joten en käytä siihen aikaa tässähän on käytännössä kolme asiaa kommentoin omalta osaltani tätä viiden miljoonan euron investointirajaa toteamalla että minusta se ei ole se tärkein kysymys tässä ja sen takia voin itse jos nyt sanon näin antaa tämän asian mennä vaikka pidän sitä rajaa kovin alhaisena esimerkiksi suurimmassa sairaanhoitopiirissä siis husissa jonka budjetti on kaksi pilkku kaksi miljardia euroa tämä on vähemmän kuin yhden päivän meno ja sen takia tietenkin tämä synnyttää tiettyä byrokratiaa mutta olennaisin ja tärkein asia tässä on että me jatkamme tätä yhteistoimintavelvoitetta joka on todellakin sieltä paras laista jo lähtenyt ja sitten pidämme voimassa tämän rajoittamisen niin että irtisanomispykälä on sisällytettävä nyt yli viidentoista prosentin kokonaisulkoistuksiin suurin ongelma näissä rakenteissa tällä hetkellä on se että jo pitkään meidän sosiaali ja terveydenhuollon järjestäminen on ollut liian hajautunutta

jotka järjestävät itse sosiaali ja terveydenhuoltonsa niissä asuu yhteensä hieman alle puolet suomen väestöstä sitten ne loput kaksisataakaksikymmentäyksi kuntaa ovat muodostaneet viisikymmentäyhdeksän yhteistoiminta aluetta joista kuntayhtymiä on kolmekymmentäkolme ja vastuukuntamallilla toimii

siis seitsemänkymmentäneljä plus viisikymmentäyhdeksän lisäksi meillä on tietenkin sairaanhoitopiirit vielä ja myös erityishuollon alueella on merkittävän kokoisia kuntayhtymiä ja lukuisia muita kuntien yhteenliittymiä tämä tilanne on pitkälti epätyydyttävä suomi on maailmassa ainoa maa jossa terveydenhuollon järjestäjänä on yksittäinen kunta tietenkin suurella helsingin kaupungilla ja on leveät hartiat ja sen takia sieltä käsin on esitetty tietysti myös kritiikkiä näitä uudistuksia kohtaan viime aikoina mutta kyllä kaikkein olennaisin kysymys on se että me saamme nopeasti nämä leveämmät hartiat tässä järjestämisessä ja kun tulee tämä rajavaihe jolloin tehtävät siirtyvät kunnilta ja kuntayhtymiltä sinne tuleville sote alueille tai maakunnille siinä ei tule mahdollistaa erilaisia yksisilmäisiä osaoptimointeja ja ja sen takia tämä rajoituslaki pitää pitää voimassa

arvoisa rouva puhemies tämä rajoituslaki

tulee olemaan voimassa lähes kymmenen vuotta ja se on toki pitkä aika jonka valtiovalta rajoittaa kuntien päätösvaltaa mutta ilmeisesti perustuslakivaliokunta ei ole tähän puuttunut niin että katsoisi tätä vielä perustuslain vastaiseksi joten esitys menee eteenpäin pidän tätä esitystä pääosin tarkoituksenmukaisena investointien rajaamisen osalta kyllä herätti erityisesti edustaja kauton puheenvuoro lisää kysymyksiä äänekosken kaupunki on tietysti lähikuntani ja ja tiedän että sielläkin vanhustenhuollon kysymykset ovat polttavia ja tällöin on varsinkin tässä talouden tilanteessa lähdettävä siitä että ei äänekosken kaupunki tai mikään muukaan varmastikaan tee näitä investointeja ihan harkitsematta ja silloin kyllä hämmästys kääntyy ministeriön suuntaan ja valtioneuvoston suuntaan jos tässä tapauksessa ei poikkeuslupaa myönnetä tältä osin voi todeta että tuo viiden miljoonan raja on todella aika alhainen eivät kunnat harkitsemattomasti yleensäkään näitä tee valiokunta voisi hyvinkin miettiä onko se paikallaan toinen osa on sitten ulkoistamisprosentin rajan alentaminen kolmestakymmenestä viiteentoista ja pidän kyllä sitä ihan perusteltuna siltä osin että jos yksittäinen kunta maakunnan keskellä taikka vaikka laidalla ulkoistaa koko sotensa niin kyllä se sitten jatkossa tulee vastaan ikävällä tavalla kun toivon mukaan laajahartiaisiin alueisiin mennään tässä on aina se vaara että jokin kunta käyttää tilaisuutta hyväkseen ja tekee sopimuksia jotka jotka sitten ovat kokonaistaloudellisesti mitä meidän täällä pitää tarkastella virheellisiä

toki tässä ulkoistamisessa on on nyt tulossa tämä irtisanomispykälä ja se on se on tavattoman tärkeä arvoisa puhemies tämä liittyy soteen ja siltä osin totean että sotella on kyllä tavaton kiire tänä päivänä kun katsotaan kuntatalouden tilaa kuntaliiton varatoimitusjohtaja timo reina kirjoitti blogissaan ihan tuoreesti että meillä on korotuspaine kuntaveroon vuoden kaksikymmentäkolme tasolla kaksi pilkku kaksi prosenttiyksikköä alle kuuteentuhanteen asukkaan kunnissa peräti viisi pilkku viisi prosenttiyksikköä tämä tarkoittaa sitä että muutamissa kunnissa mentäisiin kahdenkymmenenseitsemän prosentin veroprosenttiin tämä on sietämätön tilanne edelleen hän toteaa kuntien lainakanta jatkaa kasvuaan sen ennakoidaan kuntien ja kuntayhtymien osalta kasvavan vuoteen mennessä jopa yhdeksällä pilkku kuudella miljardilla eurolla eli noin neljälläkymmenelläneljällä prosentilla jo nyt kaksikymmentä miljardia meni kuntasektorin veloissa veloissa rikki ja se nousisi tämän eduskuntakauden aikana kolmeenkymmeneen miljardiin kasvu on aivan huikea no nyt saa halvalla lainaa mutta mutta kyllä paine jatkossa tulee olemaan ankara edelleen reina toteaa negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumääräksi arvioidaan tänä vuonna satakaksikymmentäkolme ja vuonna kaksikymmentäkolme jo sataviisikymmentäkaksi eli yli puolet manner suomen kunnista viime vuonna oli heikko vuosi näitä kuntia oli neljäkymmentäkolme ja sitä edellisenä neljä eli tämä kuntatalouden kehitys on kyllä äärimmäisen huolestuttava lienee niin että helsinki on tänä vuonna ainoa kunta suomessa kolmestasadasta manner manner suomen kunnasta joka tekee ylijäämäisen tilinpäätöksen kaikki muut tekevät nolla tai miinusmerkkisen ja yhteensä jopa lähes miljardi euroa alijäämää mikä on kaikkien aikojen ennätys hallitus ottakaa vakavasti tämä kuntatalouden tilanne puuttukaa siihen hoitakaa sitä niin että kunnat pystyvät järjestämään turvaamaan vanhuksille sairaille ja lapsille ne palvelut jotka kuntien velvoitteena ja estäkää nämä yt neuvottelut ja sitä kautta henkilöstön vähentäminen mikä lisää työttömyyttä ja väistämättä heikentää palveluja jos tämä vasemmistoenemmistöinen hallitus ei tätä ymmärrä niin olette kyllä erittäin vaarallisella tiellä tilanne on on erittäin hankala ja vaatii nopeita toimenpiteitä ensi vuoden talousarvio ja neljän seuraavan vuoden kehys eivät sisällä niitä rahoja jotka kunnissa tarvitaan palvelujen ylläpitämiseksi ja kun ikääntymiskehitys ja korjausvelka kunnissa vielä edellyttävät lisäpanostuksia niin kiire on mutta ennen kaikkea tässä yhteydessä sote pitää nopeasti tehdä ja etsiä sellainen malli joka on järkevä ja toteuttamiskelpoinen ja jossa myös tämä uusimaa hoidetaan niin kuin on on uusmaalaisten edun mukaista

arvoisa puhemies täällä keskustellaan kovasti hallituksesta ja haluan muistuttaa että perussuomalaisethan eivät olleet viimeisenä kahtena vuotena hallituksessa lainkaan on hyvä hyvä muistaa semmoinen asia ministeri kiurulta yritin kysyä muutamia asioita mutta hän ei ehtinyt tai huomannut vastata ja ja se oli harmillista täällä oli muitakin puheenvuoroja siitä itse istuin viime kaudella perustuslakivaliokunnassa ja sote tuli tosi tutuksi ja tässä hallituksen esityksessä todetaan että vuonna kaksituhattakuusitoista pitänyt tärkeänä että tämän rajoituslain vaikutuksia seurataan ja epäkohtiin puututaan

sote uudistuksen jatkovalmistelu antaa aihetta no nyt en saanut vastausta onko tämmöisiä arviointeja tehty kun perustuslakivaliokunta antaa vihreää valoa jollekin lainsäädännölle niin tietysti nämä edellytykset on aina sieltä huolellisesti luettava onneksi tämä nyt menee perustuslakivaliokuntaan koska jossakin vaiheessa varmaan tulee kysymykseen myös se voiko joku laki olla kymmeniä vuosia voimassa ja onko kunnilla jonkinlaisia perusteltuja odotuksia siitä että että voitaisiin tehdä jonkintyyppisiä oikeustoimia vaikka kunnilla sinänsä ei ole perinteisesti katsottu olevan samanlaisia perusoikeuksia luonnollisilla henkilöillä on kuitenkin on olemassa perustuslain kannalta rajoituksia jotka tulevat tietyllä lailla sitten siihen kunnan toimivaltaan ja jotka vaikuttavat yksilöön lisäksi kyselin uudenmaan erillisratkaisusta mutta siihen en saanut mitään vastausta sotea on kyllä valmisteltu vuosikausia ja ja se oli hyvä että kaatui se markkinamalli jossa kokoomus lähti viime kaudella laukalle mutta tietysti täällä keskustan nyt kovasti esittäneet että hyvä että tämä sote uudistus nyt vihdoin menee eteenpäin varmasti sote uudistusta tarvitaan mutta nyt on hyvä muistaa että viime maaliskuussa keskusta ajoi soten soten seinään hajottamalla hallituksen vaikka kuukausikaupalla oli tuotu ne markkinamallin ongelmat esille ne olivat nähtävissä jo perustuslakivaliokunnan lausunnosta parin vuoden takaa silloin viime kaudella joten siinä mielessä se hallituspolitiikka ja politikointi valitettavasti ajoi mielestäni sen ohi että me olisimme tehneet jo silloin sosiaali ja terveysuudistuksen samaten minua harmittaa se että viimeiset pari vuotta sdp toi salissa todella vahvasti esille että että tämä sote pitää palauttaa parlamentaariseen valmisteluun koska tämä on vuosisadan hallintouudistus suomessa ja olisi hyvä olla melko laaja konsensus miten tämä tehdään ja nythän näin ei ole käymässä elikkä nyt se tehdäänkin sitten taas hallituspuolueen enemmistöllä ministeri rinne on todennut että parlamentaarista valmistelua tehdään näitten erikoistehtävien osalta ja rahoituksen osalta mutta tämä varsinainen pohja ei tule parlamentaariseen valmisteluun ja sitä kovasti kovasti ihmettelen ihmettelen että tällä taas taas politikoidaan

meidänkin kunnan menoista kuusikymmentä prosenttia on sote kuluja noin kolmekymmentä prosenttia on sivistystoimen kuluja kuluja ja noin kymmenen prosenttia on sitten muuta muuta liikkumavaraa me kuulumme keski uudenmaan sote kuntayhtymään johon kuuluu kuusi kuntaa ja me olemme sitä kautta saaneet paljon yhteistyötä eteenpäin ja keskittämistä ja tehokkuutta siellä ja tämä uusi sote malli nyt meitä kovasti pelottaa nimittäin jos uudellemaalle ei tulekaan hallituksen lupaamaa erillisratkaisua niin kun mietitään että tällä alueella on kuitenkin yksi pilkku kuusi miljoonaa asukasta niin se ei kyllä varmasti samaan muottiin sovi jos mietitään että helsingissä asukkaita on siitä noin kuusisataatuhatta niin kyllä pelkona on ollut jo viime kaudella kuntajohtajien esilletuloissa se että päätösvalta siirtyy siirtyy helsinkiin koska äänestäjät sieltä ja monet suosivat tietysti äänestyspäätöksissään lähipäättäjiä mikä on täysin täysin ymmärrettävää elikkä kyllä tänne nyt vähintään joitakin äänestysalueita pitäisi saada käsittelyssä viime kaudella tämä parlamentarismi tuli esille mutta mutta se jäi jalkoihin jonkin verran koska tässä on ollut niin paljon ongelmia matkan varrella perustuslakivaliokunnassakin että se se ei noussut siinä semmoiseen semmoiseen keskiöön mutta onneksi sdpn aki linden täällä huudahti minulle että uusimaa hoituu ja en tiedä millä lailla hoituu toivottavasti tarkoititte sitä että aidosti tulee se erillisratkaisu ja semmoinen järkevä erillisratkaisu koska ainakin me hyvinkäällä olemme toivoneet niin kuin monet kuntajohtajat tätä viittä viittä aluetta ja olemme esittäneet erilaisia kannanottoja ja mielipiteitä katsotaan nyt sitten

näin käymään mutta hyvä ja pistin nyt korvan taakse tämän aki lindenin lupauksen ja toivon että se sitten toteutuu minä katselen sen perään

arvoisa puhemies

se parhaalla tavalla palvelee koko itsehallinnollisen alueen asukkaita heidän tarpeidensa mukaisesti arvoisa puhemies lyhytnäköisten ulkoistusten sijaan on nyt keskityttävä parantamaan palveluiden sisältöä etenkin perustason sosiaali ja terveydenhuollon sujuvoittamista ja ennalta ehkäisevän toiminnan vahvistamista hallituksen esityksessä ulkoistamisrajaa esitetään muutettavaksi kolmestakymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin muun muassa siitä syystä että nykyinen raja mahdollistaa integroidussa mallissa jopa koko erikoissairaanhoidon ulkoistamisen mikä ei missään nimessä olisi tarkoituksenmukaista sote integraation kannalta on myös tärkeää että nykyisiä rakenteita ei pureta ja korvata niitä mahdollisesti jopa väliaikaisilla ratkaisuilla arvoisa puhemies nyt on investoida sisältöön

arvoisa

puhemies edustaja kankaanniemen puheenvuoro sai minut ottamaan omalta osaltani kantaa tähän tähän keskusteluun ja kyllähän tässä haasteita on tässä on kunnille riittävästi haasteita ja olemassa oleville kuntayhtymille omassa maakunnassani kainuussa kyllä sosiaali ja terveyspuolen kustannukset ovat nousseet merkittävästi viime vuosina kolme neljä vuotta taaksepäin sote kuntayhtymä teki ylijäämää kuusitoista miljoonaa ja se palautettiin kunnille siinä oli vähän toisenlaistakin näkemystä olisiko se pitänyt jättää sinne kuntayhtymän taseeseen ja olisi sitten ollut nyt puskuria siellä on tiukkaa ollut nyt ennen kaikkea sote kuntayhtymän puolelta kun kunnat ovat käyneet sitä rahoitusmekanismia läpi että paljonko rahaa laitetaan ja on on tietyllä tavalla alibudjetoitu niin on pyritty vaikuttamaan siihen että sosiaali ja terveyspuolella lähdettäisiin tekemään rakenteellisia uudistuksia mutta oma osasyynsä on tietenkin silläkin että meillä on on nyt tällä hetkellä valmistumassa uusi nykyaikainen sairaala joka tuo arvioiden mukaan useita useita

miljoonia tehokkuushyötyä ja sen takia ehkä tässä nyt lähdetty tekemään mitään muutoksia edustaja bergin puheenvuoroon liittyen ei kannata nyt kyllä tehdäkään mitään mennään vaan tällä tavalla eteenpäin ja katsotaan että kunnatkin jollakin tavalla joutuvat muuttamaan rakenteitaan ja tarkastelemaan sitä tulopuolta tuottavuuskehitystä siltä puolelta mutta valtiolta on turha odottaa apua jos kuntapuoli ei tee mitään täytyisi olla yhteinen näkemys siitä millä tavalla lähdetään kehittämään sosiaali ja terveyspuolen palveluita kyllä olen hyvin vahvasti tällä hetkellä hallituksen kannalla että julkinen vastaa ja yksityinen täydentää ja sitten vielä tämä yksi sektori

yhdistykset voivat täydentää sitä palvelua tämmöinen kolmen kokonaisuus tässä on ihan ihan merkittävästi nähtävissä mutta erikoissairaanhoidon kustannukset nousevat ja sen takia pitäisi tähän perusterveydenhoitoon panostaa nyt entistä enemmän meilläkin on lääkärin virkaa tällä hetkellä reilusta viidestäkymmenestä auki tämä kyllä osoittaa sen että lääkärit ovat jonnekin muualle menneet siinä oikeassa oikeassa perusterveydenhuollon tehtävässä

pyysin varsinaisen puheenvuoron mutta tarkoitukseni on vastata edustajakollega merelle tässä

kunnioitan tietenkin sitä valmistelutyötä jota yhdessä sosiaali ja ja terveysministeriön uudenmaan kunnat tekevät siellä on pätevät henkilöt valmistelutyössä mukana ja hyvin laaja edustus joten en lähde millään tavalla sorkkimaan sitä itsehän edustan täällä varsinais suomen vaalipiiriä tällä hetkellä mutta esitän oman mielipiteeni

on sellaisen sote järjestelmän piirissä jonka rahoitus tulee kuntaveron kautta ja sitten seitsemänkymmentä prosenttia maasta on sellaisen järjestelmän piirissä jossa rahoitus tulee valtion kanavoimana se aivan varmasti törmäisi perustuslaillisiin ongelmiin kuntaverostahan voitaisiin sitten päättää kuntien omilla päätöksillä joko lisäten rahaa tai tietysti huonommassa tapauksessa tiukentaen rahaa liiallisuuksiin asti eli rahoituksen täytyy tulla koko maassa samalla kaavalla mikä käytännössä tarkoittaa että se tulee valtion kautta minun mielestäni uudellamaalla voidaan luoda aluerakenne

alueen malli

arvoisa herra puhemies kiitos edustaja lindenille selventävästä puheenvuorosta ja ja siinä oli paljon paljon hyviäkin ajatuksia oikeastaan itse pyysin puheenvuoron tuosta kun edustaja kankaanniemi puhui kuntataloudesta ja sitten edustaja piirainen totesi

että kuntapuoli ei tee mitään ja ajatus oli se että turha odottaa valtiolta sitten kauheasti apuja nyt nyt palaan palaan eilisiltaan ja kun televisiota katsoo ja keskusteluja seuraa helsinki taitaa olla ainoa kunta joka ei ole vaikeuksissa kunnat ovat tehneet valtavasti ja jos ajattelen omaakin kuntaani niin olemme miettineet miksi sote kulut ovat niin suuret kuin ne ovat me kävimme hyvinkään sairaalan tapaamisessa tapasimme toimitusjohtajan ja hän kertoi että meillä on ollut esimerkiksi vaativia vaativia hoitoisuusasioita sydämensiirtoja ja ja tämän tyyppisiä jotka vievät aivan valtavat rahat emmekä me voi sille asialle asialle mitään samaan aikaan

nyt oppivelvollisuuden pidentämistä subjektiivisen päivähoito oikeuden palauttamista ryhmäkokojen pienentämistä esimerkiksi ryhmäkokojen pienentäminen on ihan mielettömän hyvä asia mutta nyt täytyy muistaa että kun kunnat ovat valmiiksi huonossa kunnossa niin oikeasti pitää tulla sitten se rahoitus sata prosenttia ole laskettu sillä lailla että se on niin kuin pikkuisen vaille meillä käytiin meidän tulevaisuudennäkymiä läpi ja siellä on sen verran gäppiä että että prosentin korotuspaineita on mutta sitten puhutaan taas meillä on nyt jo yhdeksäntoista pilkku seitsemänkymmentäviisi veroprosentti vetovoimaisuudesta ja siitä että ihmiset olisivat ympäriinsä uudellamaalla ja jos taas veroprosentit nousevat kovasti niin se veto ja pitovoima on kyllä aika aika vaikea asia sen takia itsekin henkilökohtaisesti vetoan siihen että huolehtikaa sitten aidosti että kunnat voivat voivat selvitä tehtävistään kuten tuossa puheenvuorossani sanoin sote kulut ovat kuusikymmentä prosenttia me yritämme niitä kuntayhtymän kautta koko ajan viilata ja katsoa mitä voitaisiin tehdä sivistystoimi on kolmekymmentä prosenttia oppivelvollisuus kuljetukset ja tietyt asiat sivistyspuolella mitkä ovat lakisääteisiä joten meillä on se kymmenisen prosenttia millä me pelaamme jotkut kulttuuri ja hyvinvointilautakunnan alaiset asiat vaikka me kokonaan niin se ei tätä ratkaisisi ei voi ihan mennä sanomaan että kuntapuoli ei tee mitään toivottavasti kaikissa kunnissa tämä tämä on ymmärretty ja ainakin meillä hyvinkäällä on todella todella hyvin mutta vetoan kuitenkin että me emme voi kuntapäättäjinä tarjota niitä palveluita jos ei ole riittäviä resursseja

yritämme nyt kun tässä vielä kahdessa paikassa istuu niin tietää tämän tuskan mutta vetoan hallituksen kansanedustajiin